Arvoisa puhemies, Kiinan yhden lapsen politiikka on jälleen osoittanut julmuutensa. Seitsemännellä kuulla raskaana ollut nainen pakotettiin aborttiin, koska lasta odottaneella pariskunnalla oli ennestään lapsi eikä heillä ollut varaa maksaa ylimääräisestä lapsesta määrättyä sakkoa. Kiinan syvästi ihmisoikeuksia, ja erityisesti naisten oikeuksia, loukkaava yhden lapsen politiikka määrää, että kaupunkilaisperheissä voi olla yksi lapsi ja maalaisperheissä kaksi, jos esikoinen on tyttö. Tämä on johtanut myös selektiivisiin sukupuolen perusteella tehtäviin abortointeihin, jossa miljoonia vauvoja on abortoitu vain sen tähden, että he ovat tyttöjä. Tämä on johtanut Kiinassa ja tulee johtamaan yhä pahenevaan demokratiaongelmaan, kun yhteiskunnasta puuttuu, niin kuin täällä jäsen Schaake totesi, jo 40 miljoonaa naista. Toivoisin, että tämä keskustelu pysyisi kunnioittavalla tasolla ja me ymmärtäisimme, että ensimmäinen jokaisen ihmisen ihmisoikeus on oikeus syntyä tähän maailmaan.